Vapaata ja avointa journalismia sortava lainsäädäntö rajoittaa oikeutta sananvapauteen ja toimittajia ahdistellaan. Maan kehitystä kohti todellista demokratiaa ja talouskehitystä tulee tukea kaikin tavoin. On oikein ja perusteltua, että Eurooppa neuvosto tämän vuoden helmikuussa päätti jatkaa rajoittavia toimenpiteitä, mitä tulee Mugaben hallintoon yhteydessä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin, ja pitää kirjaa tuosta mustasta listasta. Niitä tulee mielestäni myös jatkaa siihen asti kunnes saadaan todellista näyttöä siitä, että Zimbabwessa todella tapahtuu muutosta, mutta toimenpiteiden tulee kohdistua ainoastaan Zimbabwen korruptoituneeseen hallitukseen eivätkä ne saa pahentaa Zimbabwen kansan tilannetta.